Kuinka monta uutta tietovuotoa me vielä tarvitsemme, että veronkierto saadaan loppumaan? Voin vastata emme yhtään. Tietoa on jo nyt riittävästi ja tahtoa, sitäkin on yli puolue ja valtionrajojen. Nyt on aika toimia. Mitä sitten tehdä? Selvää on, että globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja. EU ei yksin pysty estämään veronkiertoa. Tämän vuoksi tarvitsemmekin maailmanlaajuista, kattavaa läpinäkyvyyttä, kuten Saksan valtiovarainministeri Schäuble on vastikään esittänyt. Täytyy muistaa, että jos emme onnistu estämään veronkiertoa, seuraukset eivät ole ainoastaan taloudellisia. Tieto siitä, että rikkaat ja etuoikeutetut pelaavat eri säännöillä kuin muut, murentaa yhteiskuntien moraalista perustaa.